Arvoisa puhemies, kaikki väkivaltaiset ääriliikkeet ovat turvallisuusuhka.

Olemme vaarallisella tiellä, jos väkivaltainen äärivasemmisto ja islamistit pyhitetään arvostelun ja tuomitsemisen ulkopuolelle.